Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kollega Faria erinomaisesta mietinnöstä.

Näiden vähentämiseksi on tehtävä työtä maailmanlaajuisesti. On hyvä, että muovipussit laajasti Euroopassa ovat nyt tulleet maksulliseksi tai että niitä muuten pyritään vähentämään. Myös pullopanttijärjestelmää on kehitettävä.

Meillä on vuosikymmeniä toiminut markkinaehtoisesti pullopanttijärjestelmä, jonka seurauksena 92 prosenttia muovipulloista palautuu takaisin kierrätykseen. Tätä täytyy saada laajennettua ympäri Eurooppaa. Yksi konkreettinen askel tulee ilman muuta olemaan se, että mikromuovit hygieniatuotteissa on selkeästi kiellettävä. Näin ollen tällä viikolla julkistettava komission muovistrategia tulee todella tärkeään tarpeeseen.